Uhrien sekä heidän perheidensä vuoksi on tärkeää, että ihmisoikeusrikkomukset tutkitaan asianmukaisesti ja myös syyllisiä rangaistaan. Tämä on edellytys myös kansallisen sovinnon aikaansaamiseksi. Parlamentin viesti on tämän päätöslauselman myötä selkeä. On pyrittävä siihen, että siviiliväestöön kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset, laittomat surmat, kidnappaukset, kidutukset ja seksuaalinen väkivalta on saatava loppumaan.